ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia tämä liittyy tietenkin koronavirusepidemiaan ja muutos on osa kuntatalouden toimenpidepakettia näillä ehdotetuilla muutoksilla korvataan epidemiasta kunnille vuonna kaksituhattakaksikymmentä aiheutuvaa kustannusten kustannusten kasvua ja verotulojen heikkenemistä yhteensä seitsemänsataakaksikymmentäkaksi pilkku kolme miljoonaa euroa valiokunta esittää että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettaisiin nolla pilkku nolla kolme prosenttiyksiköllä hallituksen esityksessä ehdotetun nolla pilkku nolla viisi prosenttiyksikön sijaan tämän valtionosuusprosentin muutoksen tarkoituksena on on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annettuun lakiin ehdotetusta iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta vuonna kaksituhattakaksikymmentä aiheutuvien kustannusten korvaaminen kunnille valiokunta toteaa tämän tukipaketin olevan kuntakentälle erittäin tarpeellinen epidemialla ja sen rajoitustoimilla on ollut vaikutuksia kaikkiin kuntiin ne vaihtelevat alueellisesti epidemian levinneisyyden mukaan ja niihin vaikuttavat lisäksi kunnan väestö ja elinkeinorakenne sekä rahoitusrakenne valiokunta pitää sen vuoksi perusteltuna että kuntatalouden tukipaketti koostuu neljästä eri osiosta mikä mahdollistaa erilaisten vaikutuskanavien huomioonottamisen hallintovaliokunta pitää tärkeänä että kuntatalouden tukipaketin suurin osa eli tämä valtionosuuden korotus jakaantuu osioihin joiden laskentaperusteet pyrkivät korvaamaan erikseen erityyppisiä talousvaikutuksia

vaikuttaa paljon muun muassa se miten elpyminen käynnistyy ja myös rakenneuudistuksilla vaikutetaan kuntien taloudelliseen ahdinkoon joka tapauksessa epidemian vaikutuksia ja ja tukipaketin riittävyyttä on edelleen seurattava ja tukea tarpeen mukaan lisättävä ja tukemiseen on syytä varautua myös tämän vuoden jälkeen

hallintovaliokunnan saaman tiedon mukaan henkilöstömitoituksesta ja siihen liittyvistä tietojärjestelmämuutoksista ja koulutuksesta aiheutuva arvioitu kustannus on noin kaksitoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä jos laki siis tulee voimaan ensimmäinen kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä tästä seuraa että hallituksen esityksessä ehdotettua kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia on tarpeen muuttaa ja kuten todettua valiokunta esittää tässä että sitä korotetaan nolla pilkku nolla nolla kolme prosenttiyksiköllä hallituksen esityksessä olevan nolla pilkku nolla viisi prosenttiyksikön sijasta jolloin uusi valtionosuusprosentti on kaksikymmentäviisi pilkku neljäkymmentäyhdeksän ja kuntien omarahoitusosuus siis

näiden prosenttien saaminen aikaan ei ollut aivan yksinkertaista valiokuntaneuvos teki jälleen suuren urakan jotta saimme tämän mietinnön tänne saliin tänään mutta tässä ne prosentit nyt ovat arvoisa puhemies hallintovaliokunta kannattaa valtionosuuden korotusta ja pitää ylipäätänsä neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvää tukipakettia kuntakentälle erittäin tarpeellisena tässä käsittelyssä mukana oli toimenpidealoite kolmekymmentäyhdeksän kautta kaksituhattakaksikymmentä vp jossa samoin ehdotetaan että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kuntien pelastusohjelman luomiseksi koronakriisin aikana

tämä toimenpidealoite sisältää sisältää myös muita ehdotuksia tällaisen kuntaohjelman toimenpiteiksi ja tässä hallituksen esityksessä ehdotettu valtionosuuksien korotus muodostaa suurimman osan koronavirusepidemiaan liittyvää kuntatalouden tukipakettia näiltä osin hallintovaliokunta esittää että että tämä toimenpidealoite hylätään nämä toimenpiteet otetaan tässä muuten huomioon ja edellä esitetyt

huomioiden hallintovaliokunta esittää että tämä esitys siis hyväksytään muutettuna ja meidän mietintömme oli yksimielinen

arvoisa puhemies kunnat ovat toimineet etulinjassa koronanvastaisissa toimissa ja kriisistä selviämisessä ja nousussa tästä syystä voi sanoa että on hyvin tärkeää että huolehdimme siitä että kunnat ovat toimintakykyisiä ja ja niillä on myöskin riittävät resurssit toimia niin asukkaitten ihmisten kuin yritystenkin tukena koronakriisin myötä kuntatalous on kuitenkin samalla joutunut vapaapudotukseen kun menot ovat kasvaneet ja tulot romahtaneet ja jo ennestään historiallisen vaikeassa tilanteessa olleen kuntatalouden on arvioitu heikkenevän koronan seurauksena lähemmäksi kaksi miljardia euroa tänä vuonna

arvoisa puhemies kyseessä on siis ehdotus jolla kuntien peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan koronaviruksen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi ja verotulojen laskun aiheuttamien taloudellisten haasteiden helpottamiseksi on selvää että mikään raha ei riitä kattamaan kaikkia koronan aiheuttamia menetyksiä ja lisäksi kuntien tilanne on on ollut vaikea jo ennen tätä kriisiäkin on kuitenkin todella tärkeää että hallitus on asiaan nopeasti tarttunut ja apua on tämän lisäksi tulossa myös sairaanhoitopiireille jotta koronan aiheuttamat kulut eivät kumuloidu sitä kautta myös kuntien kontolle pandemialla ja sen rajoitustoimilla on ollut vaikutusta kaikkiin kuntiin vaikkakin kriisin vaikutukset ovat erilaisia eri kunnissa kouluissa päiväkodeissa kirjastoissa ja monissa muissa palveluissa on jouduttu tekemään erityisiä järjestelyjä ja ne ovat olleet kaikkia kuntia koskevia tukikokonaisuus koostuukin nyt useasta eri toimenpiteestä juuri sen vuoksi että kriisi on kohdellut kuntia eri lailla sillä on tarkoitus turvata kuntien peruspalveluiden järjestämistä ja tuki tulee todella tarpeeseen valiokuntakin pitää tärkeänä että suurin osa tukipaketista tulee valtionosuuden korotuksena joka jakaantuu osioihin joilla pyritään kompensoimaan erityyppisiä talousvaikutuksia kunnille valtionosuuteen tehtävät lisäykset riippuvat muun muassa kuntien asukasmäärästä alle kahdeksantoista vuotiaiden ja kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneiden määrästä kuntien peruspalveluiden valtionosuus on yleiskatteellinen valtionosuus eli kunnat saavat itse päättää siitä kuinka sen kohdentavat valiokuntakin pitää tärkeänä että tämän korotuksen avulla turvataan peruspalveluiden järjestämisen edellytyksiä ja helpotetaan poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita hallituksen esityksessä tarkoitetulla tavalla huomionarvoista on myös se työmäärä jota kunnissa on jouduttu nopeasti kriisin keskellä tekemään siitä syystä valiokunta kiinnittää huomiota myös opetus ja kulttuuriministeriön määrärahalisäyksiin jotka on haettava erillisten hakumenettelyiden kautta valiokunta pitääkin tärkeänä että hakumenettelyillä ei aiheuteta tarpeetonta hallinnollista taakkaa kunnille arvoisa puhemies huomionarvoista on myös se tahtotila että koko kuntakenttä tarvitsee taloutta ja toimintaedellytyksiä vahvistavia toimenpiteitä ja pitkän aikavälin suunnitelman näiden haasteiden selättämiseksi

arvoisa puhemies kiinnitän huomiota kohtaan joka hallintovaliokunnan mietinnössä ainakin sitä käsiteltäessä valiokunnassa oli numeroitu kohdaksi yhdeksän missä käsitellään tätä sairaanhoitopiireille kohdennettavaa tukea joka on niin kuin tässä todetaan eräs kokonaisuuden osista eikä sinänsä liity suoraan tähän peruspalvelujen valtionosuuteen vaan on oma erillinen tukimuotonsa se on sillä tavalla haastava tiedän että siitä ollaan järjestetty neuvottelutilaisuuksia sairaanhoitopiirien kanssa mutta haluan tässä ihan lyhyesti kuvata mitä haasteita siihen liittyy nimittäin suuri osa niistä alijäämistä joita sairaanhoitopiireille on nyt kertynyt tämän koronakevään aikana ei johdu tehdyistä ylimääräisistä tai aiempaa suuremmista työmääristä vaan siitä että tulot ovat pienentyneet sen seurauksena että sellaiset palvelut joita normaalisti tuotetaan kunnille ja joista sairaanhoitopiirit laskuttavat suoriteperusteisesti ja potilaskohtaisesti kuntia ovat jääneet kertymättä on monen eri yhteisvaikutusta on ollut tietenkin lisäkuluja erityisesti niillä alueilla missä on on ollut paljon tehohoitopotilaita kuten täällä uudenmaan alueella sitten on tämä minkä äsken mainitsin että on voitu tehdä vähemmän niin sanottua tavanomaista hoitoa osin johtuen siitä että potilaat eivät ole hakeutuneet hoitoon tai eivät ole saaneet lähetteitä hoitoon osin johtuen siitä että sairaala on itse omana omana suunnitelmanaan ajanut kiireetöntä hoitoa alas

tätä hoitovelan lyhentämistä mutta siitä saadaan sitten taas kunnilta laskutusta kaikkien näiden yhteisvaikutus on hyvin monimutkainen mutta olen ymmärtänyt että sosiaali ja terveysministeriö on aika huolella perehtynyt tähän ja yhdessä sitten sairaanhoitopiirien kanssa hakee mahdollisimman oikeudenmukaisen rahoitusmallin tähän vielä toisena asiana ihan lopuksi lyhyesti se mihin valiokunnan puheenjohtaja viittasi tänään käsittelimme myös aikaisemmin tämä kaksitoista pilkku seitsemän miljoonaa tästä vanhustenhuollon henkilömitoituksesta johtuen siihenhän liittyy tosiaan erilaisia lukuja joita saatiin vasta tänään täsmennettyä sinänsä kysymys ei ollut mistään väärinkäsityksestä vaan siitä että